päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään

edustaja rinne
arvoisa puhemies porvarihallitus päätti ohjelmassaan rakentaa talouden ja työllisyyden vahvistamisen yhden kortin varaan hallituksen mielestä suomen kasvuun ja työttömyyteen liittyvät ongelmat ratkeavat kun työssä olevat ahkerat ihmiset ja äärimmilleen kuormitetut ihmiset tekevät nykyistä enemmän työtä ja aikaisempaa pienemmällä palkalla sdp näkee suomen viennin ongelmat paljon moninaisempina kuin pelkkä kustannuskilpailukyky ja tästä syystä ongelmien ratkaisu edellyttää koko korttipakan käyttöönottoa moninaisia toimenpiteitä ja ratkaisuja eri näkökulmista näitä sdp on esittänyt pääministeri sipilä sdp tukee taloutta vakauttavan ja ennakoitavuutta lisäävän työmarkkinaratkaisun syntyä nyt kun työmarkkinaosapuolet käyvät viimeisiä neuvotteluja kilpailukykysopimuksesta kysyn teiltä arviota siitä millä aloilla ja ja millaisilla prosenttiluvuilla vienti tulee lisääntymään vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana kuinka paljon työttömiä on ensi vuonna tätä vuotta vähemmän ja työllisiä enemmän

arvoisa rouva puhemies ei hallitus suinkaan ole rakentanut työllisyysasteen nostamista yhden kortin varaan tämä kilpailukykypaketti on on yksi yksi osa kokonaisuutta jolla hallitus tähtää sadankymmenentuhannen uuden työpaikan syntymiseen suomeen se että nyt ollaan päästy yhdessä sopimalla näin pitkälle kalkkiviivoille on erittäin positiivista ja hallitus on tehnyt koko kevään ajan töitä sen eteen että tämä saadaan aikaiseksi työmarkkinajärjestöt ovat itse arvioineet että tämän kilpailukykysopimuksen sisältö tulisi edesauttamaan neljänkymmenenviidentuhannen uuden työpaikan syntymistä suomeen hallituksen oma arvio on ollut kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa tämä siis on noin reilu kolmannes siitä

puhemies aivan kuten pääministeri totesi hallitus ei ole jättämässä työllisyystavoitetta yhden kortin varaan totta kai tämä kilpailukykysopimus on tässä isossa roolissa mutta muun muassa tänään olin avaamassa tilaisuutta ja tämmöistä työryhmää jossa on virkamiehiä eri ministeriöistä näitten virkamiesten tehtävänä on käydä läpi ehdotuksia uusiksi työllisyystoimiksi ja tuoda ne syksyn budjettiriiheen

puhemies on hienoa kuulla että hallituksella on toimenpiteitä joilla lähdetään talouskasvua ja työllisyyttä rakentamaan sdpn arvion mukaan hallituksen toimet tähänastiset tiedossa olevat toimet eivät missään tapauksessa riitä työllisyyden vahvistamiseen vaan tarvitaan paljon lisää toimenpiteitä sdp on esittänyt merkittävän joukon toimenpiteitä viimeksi välikysymyksen yhteydessä kymmenes kohtaa joilla talouskasvua ja työllisyyttä voidaan vahvistaa sdpn vaihtoehto rakentuu työllisyyden vahvistamiseen tässä ja nyt ja sitä lisääviin toimenpiteisiin muun muassa työllistämisseteli ja tämä ensimmäisen työkaverin palkkaamisen tuki meillä on laaja toimenpidekokonaisuus jossa yksittäiset toimenpiteet yhdessä ja erikseen vahvistavat työllisyyttä nopeasti siis tässä ja nyt me olemme myös esittäneet näitä kymmeniä toimenpiteitä yrittäjyyden ja viennin vahvistamiseksi pääministeri sipilä kysyn nyt teiltä oletteko valmis ottamaan meidän esittämiämme toimenpiteitä joilla saadaan vahvistettua työllisyyttä tässä ja nyt talouskasvua ja vientiä tässä ja nyt
arvoisa rouva puhemies ehkä vielä kertauksena se että meillä on nyt noin kuudenkymmenenkahdeksan prosentin työllisyysaste hallitusohjelmaa kirjoitettaessa se oli hiukan alle tavoitteemme on seitsemänkymmentäkaksi tämä ero vaatii noin satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa mitä meillä on jo sisässä on arvioitu vievän tuosta noin yksi pilkku viisi prosenttiyksikköä eli nostavan sen työllisyysasteen lähes seitsemäänkymmeneen tämän kilpailukykypaketin on on arvioitu vaikuttavan reilun prosenttiyksikön eli vievän sen yli seitsemäänkymmeneen hallituksen työllisyystoimet ja yrittäjyyttä edistävät toimet vievät tästä lopusta kahden prosentin tavoitteesta osan ja me tarvitsemme vielä lisää että

prosentin työllisyysastetavoite saavutetaan näitä toimia valmistellaan vielä budjettiriiheen mennessä kaikki ideat mitä tällä sektorilla liikkuu otamme mielihyvin vastaan myöskin sdpn esitykset

arvoisa puhemies mahdolliset sopimukset jotka tämän kilpailukykytyömarkkinaratkaisun tulisivat pääsääntöisesti tulisivat voimaan vasta kaksituhattaseitsemäntoista sen takia on tärkeää tehdä tässä ja nyt toimenpiteitä esimerkiksi käynnistää laajat investointiohjelmat joilla laitettaisiin terveyskeskukset ja koulut kuntoon arvoisa puhemies tässä kilpailukykysopimuksessa sovittiin myös aika merkittävästä paikallisen sopimisen laajentamisesta viime aikoina on käyty kummallista keskustelua yhteiskunnassa toisaalta on sanottu että tarvitaan luottamusta työpaikoille mutta toisaalta on sitten pelätty luottamusmiestä itse ja sdp näemme niin että luottamusmies on usein sen työnantajan paras pelikumppani siellä työpaikoilla jos halutaan luottamuksen ilmapiiriä luoda jota

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin näihin investointeihin hallitus on tehnyt tässä tiukassa taloustilanteessa poikkeuksellisen laajan investointiohjelman esimerkiksi teiden korjausvelkaa hoidetaan kuudellasadalla miljoonalla eurolla mitä tulee tähän järjestäytymättömien työnantajien aseman parantamiseen osana tätä kilpailukykysopimusta kenelläkään ei ole veto oikeutta tietenkään kilpailukykysopimukseen mutta olen erikseen neuvotellut kaikkien työmarkkinaosapuolten kanssa siitä että jos suomen yrittäjien mielestä järjestäytymättömien työnantajien asema ei parane nyt neuvotellulla tavalla niin se voidaan ottaa tästä sopimuskokonaisuudesta pois itse pidän sitä virheenä että se otettaisiin siitä pois itse kahdenkymmenenviiden vuoden yrittäjäkokemuksella en kyllä pelkää sitä että että on selkeä vastapuoli

puhemies osana tätä kilpailukykysopimusta olette puhuneet mahdollisista veronkevennyksistä ja varmasti sikäli kuin ne kohdistuvat pieni ja keskituloisiin on asia hyvä mutta tämä väistämättä puhemies tuo esiin kysymyksen myös eläkkeensaajien verotuksesta ja eläkkeensaajien oikeudenmukaisesta kohtelusta nimittäin täysin toisin kuin hallituspuolueet erityisesti kokoomus ennen vaaleja eläkkeensaajille lupasivat hallitus eriarvoisti tämän vuoden alusta eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin ja kyllä aika moni tätä kovasti ihmetellyt ja kokenut tulleensa eräällä tavalla vähän huijatuksi kun vaalien alla puheet olivat toista ja nyt teot ovat täysin päinvastaisia tämä on väärin ja minusta pitää hyvin nopeasti välittömästi korjata tämä epäoikeudenmukainen kohtelu myös sdp on tätä omissa vaihtoehdoissaan esittänyt ja vahvasti sitä vaadimme puhemies kysynkin ministeri stubb aiotteko välittömästi korjata myös eläkkeensaajien epäreilun verokohtelun ja toimia samoin kuin ennen vaaleja eläkkeensaajille

mehän teimme kolmiportaisen veroehdotuksen tässä työmarkkinajärjestöille vastaantulon siis ensimmäinen porras on että jos kattavuus

se kompensoi sen maksun ikään kuin sen ostovoiman muutoksen palkansaajille toinen kattavuus silloin me tulemme vastaan neljälläsadallaviidellätoista miljoonalla yhteensä ja kolmas on se että jos tällä sopimuksella on yhdeksänkymmenen prosentin kattavuus niin silloin me tulemme vastaan viiteensataanviiteentoista miljoonaan saakka eläkeläisten puolelta voimme todeta sen että eläkeläisten verotus ei kiristy ja osalla joka tapauksessa kevenee koska näitä asteikkoja tullaan keventämään tässä vaiheessa me olemme päättäneet suuruuden ja jatkossa budjettiriihessä tulemme päättämään sen profiilin mutta sen voin jälleen kerran edustaja viitanen sanoa että kenenkään eläkeläisen verotus ei tällä vaalikaudella kiristy

arvoisa herra puhemies kilpailukykysopimus on nyt syntymisvaiheessa ja ja tärkeimmät hetket ovat käsillä toivottavasti tässä päästään ratkaisuun että mahdollisimman moni liitto on mukana ja saadaan mahdollisimman kattava sopimus taloudessa on totta kai kiinni aika paljon siitä mitä me itse teemme onko hallituksella hyviä esityksiä ja saammeko kokoon sellaisen paketin joka luo uskottavuutta suomalaisen talouden nousuun kysynkin pääministeriltä kun te olette tavannut euroopan johtajia tuolla eri kokouksissa euroopassa mikä on tilanne tuolla euroopan markkinoilla tällä hetkellä onko siellä viriämässä sellaista kulutuskysyntää johon suomalaisella teollisuudella olisi mahdollisuus myydä hyviä tuotteita jotta päästään taloudessa nousu uralle

puhemies eurooppa on on kasvussa ja suomi suomi ei ole päässyt tuohon kasvuvauhtiin mukaan kysyntää siis on kun saamme kilpailukykyasioita kuntoon kun saamme luottamusta kuntoon kun saamme jälleen investoinnit liikkeelle niin me pääsemme kyllä tuohon kyytiin tämä on ihan meidän omissa käsissämme minä uskon että jos nyt huomenna syntyy tämä tämä kilpailukykyratkaisu niin tämä osaltaan tulee lisäämään luottamusta esimerkiksi ahvenanmaalla tämän perunalastutehtaan päätöksen takana oli yhtenä tekijänä se että että kilpailukykysopimus tuo tämmöistä pitkän ajan näkyvyyttä ja ja ennustettavuutta kilpailukykyyn se on hyvä esimerkki siitä kuinka investoijat ja työnantajat ajattelevat

arvoisa rouva puhemies kun lähdettiin yhteiskuntasopimusta rakentamaan niin hallitus toi esille tahtotilansa että pitää sata tuntia pidempää työaikaa tehdä ja silloin minulle ei oikein auennut kuinka se lisää työllisyyttä ja tuo tehokkuutta vientiteollisuudelle nyt kun tässä kilpailukykysopimuksen yhtenä pidempi työaika niin kysyisinkin työministeri lindströmiltä ja valtiovarainministeri stubbilta jos haluaa vastata mitenkä tämä lisää työllisyyttä esimerkiksi kaupan alalla jolla on erittäin paljon osa aikaisia työntekijöitä ja osa tekee kolmekymmentäseitsemän pilkku viisi tuntista työaikaa kun nämä kolmekymmentäseitsemän pilkku viisi tuntia työtä tekevät rupeavat tekemään kolme päivää pidempää aikaa niin kuinka se voi työllistää lisää sille kaupan alalle tämä ei ratkea minulle kyllä mitenkään tai kun tehdään kolme päivää pidempää työaikaa niin kuinka se tuo lisää verotuloja valtiolle niin että voidaan näitä julkisen talouden palveluita rahoittaa

edustaja myllykoski on kyllä siinä mielessä asiassa oikeassa että hyvin vaikeahan sitä on näin suoraan sanoa että siitä nyt sitten tulisi tätä mitä tässä nyt tavoitellaan se iso kuva on kuitenkin tämä että kilpailukykyä ja tuottavuuttahan tässä haetaan ja kun ihmiset tekevät pidempää

pyritään hakemaan minä ymmärrän kyllä tämän matematiikan itse ja minun on aika lailla vaikea sitä teille teille avata koska en itsekään ole sitä sisäistänyt aina miten tämä menee mutta kilpailukykyä ja tuottavuuttahan tässä haetaan kun ihmiset tekevät pidempään töitä

arvoisa rouva puhemies tässä edustaja myllykosken ajattelussa on se virhe että työn määrä olisi vakio silloin tuo teidän ajattelunne että mitä se silloin auttaa kyllä pitää paikkansa jos jos työaikaa lisätään ja ja työn määrä on vakio mutta tässä esimerkiksi työn hinta nyt putoaa siis työn kilpailukyky paranee pilkku viisi prosenttia pelkästään tämän työajan jatkamisen kautta kun työn kilpailukyky paranee niin työn määrä lisääntyy ja sitä kautta työllisyys paranee tämä on aivan selvä ketju ja ja näin ovat työmarkkinajärjestöt myöskin itse arvioineet että tämän paketin työllistävä vaikutus on neljäkymmentäviisituhatta uutta

pääministeri vastasi tähän kysymykseen erinomaisella tavalla ja vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen asiantuntijatkin tämän ymmärtävät oikein hyvin minusta tässä salissa vasemmisto tekeytyy nyt itseään tyhmemmäksi

arvoisa rouva puhemies jos ajatellaan nyt sitä erittäin pienipalkkaista kaupan kassaa joka haluaisi tehdä kokopäiväistä työtä mutta tällä hetkellä nollatuntisopimuksella tarjotaan muutamia tunteja tai osa aikaisena kahtakymmentä tuntia niin miten tämän pienipalkkaisen joka nytkään ei palkallaan pärjää työ ja palkka lisääntyvät siitä jos kokopäiväiset tekevät entistä pidempää päivää tai kun julkisella sektorilla lähihoitaja sairaanhoitaja tai kätilö jota on paljon käytetty tekevät pidempää päivää ovat nyt jo rasittuneita tekevät liikaa työtä on paljon sairauslomia

niin miten siitä syntyy lisää työtä näihin julkisen sektorin ammatteihin sehän tarkoittaa sitä että työllisyys heikkenee palvelualoilla ja julkisella puolella varsinkin kun tämä teidän niin sanottu veronalennuksenne ei ole veronalennus vaan ainoastaan kompensaatio siitä että ensin otetaan työntekijöiltä ja annetaan työnantajille ministeri lindström pystytkö avaamaan tämän yhtälön

arvoisa rouva puhemies vastaan siis verotuksen osalta tuohon edustaja arhinmäen kysymykseen sehän on ilman muuta selvää että ensimmäinen vaihe meidän veroratkaisussamme siis kolmesataaviisitoista miljoonaa on suora maksukompensaatio ja siinä mennään ikään kuin nollaratkaisulla sen takia se on nytten palkansaajajärjestöistä kiinni ovatko he valmiita sopimaan kattavasti ja lisäämään kilpailukykysopimuksen kokonaiskattavuutta jos näin tapahtuu niin teidän teidän viittaamallanne

arvoisa rouva puhemies täällä on kannettu eläkeläisten pärjäämisestä kuin myös työllistymistilanteesta haluan muistuttaa että hallitus on tehnyt päätöksen jolla takuueläkettä nostetaan kahteen otteeseen tämän vuoden alusta ja oliko niin että vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta seuraavan kerran tämä on edistyksellinen ja ja hyvin tärkeä asia se voi tuntua pienelle mutta se on merkittävä

arvoisa rouva puhemies eduskunnan käsittelyssä on laki jonka ydinsisältö on se että omaishoitajien asemaa parannetaan mahdollistetaan ja varmistetaan vapaapäivät huolehditaan siitä että intervallipaikat tilanteessa jossa omaishoitaja vapaapäivää pitää ovat saavutettavissa perhehoitajan palkkiota korotetaan

huolehditaan että he pystyvät järjestämään ne vuositasolla hallitus panostaa tähän seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa uutta rahaa joka kohdentuu nimenomaan siihen että omaishoitajat ja perhehoitajat kykenisivät suoriutumaan omasta tehtävästään nykyistä paremmin

tämän päivän suuri uutinen taitaa kuitenkin olla tämä veroratkaisu jonka hallitus teki haluan onnitella hallitusta siitä että se teki tämän konkreettisen päätöksen sehän selvästi oli odotusarvo niin palkansaajajärjestöjen kuin työnantajienkin keskuudessa että tiedetään mitä hallitus veroissa tekee jos tämä palkkaratkaisu menee laajasti lävitse nyt se on tiedossa sitten miettiä miten asiaan suhtautuvat palaan kuitenkin ja ministeri stubb jo arvaa mitä aion kysyä nimittäin sitten kun tehdään tämä veroratkaisu kyllä tietysti aivan ratkaisevaa on se että eri väestöryhmiä kohdellaan oikeudenmukaisella tavalla palkansaajille tulee hyvitys näistä maksujen nostoista se ei tietysti ole todellinen kevennys mutta sen jälkeen tullaan tähän edustaja viitasen kysymykseen että miten muut väestöryhmät ja eläkeläiset nyt eläkeläiset kysyvät tietenkin sen perään sitoutuuko hallitus siihen että eläkkeestä maksetaan se sama vero kuin mikä maksetaan samasta palkasta että onko yhtäläinen verokohtelu ja siihen te ministeri stubb ette vastannut kysyn nyt uudelleen oletteko valmiit siihen että eläkeläisten verot ovat samalla tasolla kuin

arvoisa rouva puhemies vastaan samalla tavalla kuin edustaja viitaselle eli silloin kun tämä ratkaisu syntyy eläkeläisten verotus ei kiristy ja osalla joka tapauksessa kevenee kun asteikkoja kevennetään tässä vaiheessa me määrittelemme sen suuruuden myöhemmin me määrittelemme sen profiilin ja me pyrimme tämänkin hallituskauden aikana löytämään ratkaisun joka on kaikkien eläkeläisten ja työntekijöiden osalta tasapuolinen ja sillä tavalla kohtelee reilusti näitä veropäätöksiä me teemme joka vuosi eli vastaus tulee olemaan aivan sama kunnes me teemme sen lopullisen veropäätöksen

arvoisa rouva puhemies kilpailukykysopimusneuvottelut ovat herkässä vaiheessa kun vielä muun muassa metalliliitto ja palvelualojen pam neuvottelevat huomenna omasta tulemisestaan kuten edustaja heinäluoma olen todella tyytyväinen siihen että hallitus nyt loppumetreillä on petrannut huomattavasti moneen kertaan moneen kertaan olen itsekin tässä salissa käyttänyt puheenvuoroja siitä millaisin toimin hallitus on oikeastaan enemmän haitannut kuin kuin edistänyt kilpailukykysopimusneuvotteluja mutta nyt pitää nostaa hattua ensinnäkin ministeri lindström te peruitte tämän suunnitellun työnäytekokeilun sellaisenaan ja toiseksi nyt tämä verohuojennusratkaisu ilman muuta tulee varmasti helpottamaan neuvottelijoiden tilannetta huomiseen mennessä haluaisin mieluusti kysyä sitä että kun lopullisia ratkaisuja tästä veroratkaisusta tehdään toivon mukaan siinä huomioidaan pienituloiset paremmin kuin meidät muut ja toivoisin joitain avauksia siitä mitä voitte kertoa tästä verohuojennuksen profiilista

tässä vaiheessa ei voi tarkasti kertoa mikä sen veroprofiilin ikään kuin kulma tulee olemaan sen me tulemme katsomaan sitten elokuussa loppupelissä mutta me pyrimme käsittelemään tätäkin veropakettia kokonaisuutena sellaisena kokonaisuutena jona se on määritelty meidän hallitusohjelmassamme

suomeen on luotava paljon lisää uusia työpaikkoja ja nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin siinä on meidän taloutemme toivo tällä hetkellä siksi tuo paikallinen sopiminen olisi niin äärimmäisen tärkeää saada pidettyä mukana tässä kilpailukykysopimuksessa eilen te pääministeri sipilä kuitenkin totesitte että tässä päätöksessä ei ole järkeä kun kuvailitte suomen yrittäjien jäämistä pois tästä paikallisesta sopimisesta juuri tämän järjestäytymättömien työnantajien tilanteen takia meillä suomessa on järjestäytymisen vapaus se koskee niin työntekijöitä kuin työnantajia kuitenkin tämä kompromissi oli pitkälti neuvoteltu nimenomaan ekn ja palkansaajajärjestöjen toimesta eikö nyt olisi tärkeää että suomen yrittäjät saataisiin aidosti mukaan tähän neuvotteluun paikallisesta sopimisesta ja he voisivat olla luomassa niitä sääntöjä joilla paikallista sopimista halutaan viedä eteenpäin
puhemies suomen yrittäjät on on ollut tässä timosen työryhmässä mukana jossa tätä asiaa on käsitelty tässä kilpailukykysopimuksen osana tämä järjestäytymättömien työnantajien asema olisi parantunut siten ja paranee siten että järjestäytymättömille työnantajille tulee nyt samoja oikeuksia kuin järjestäytyneillekin ilman että heidän täytyy liittyä elinkeinoelämän keskusliittoon tämä on ollut pitkäaikainen tavoite myöskin suomen tähän suuntaan tämä kompromissi tehtiin ja se vie vie oikeaan suuntaan kenenkään työnantajan ei

tarvitsisi tämän mukaisesti sopia se on täysin vapaaehtoista mutta tämä olisi mahdollistanut sen että niitten työehtosopimusten oikeuksia olisi jokainen voinut halutessaan käyttää tästä tässä oli kysymys

arvoisa puhemies uutterasti ja ahkerasti työtään tekevät insinöörit tradenomit siistijät autonkuljettajat tarjoilijat lastentarhanopettajat ja sairaanhoitajat joitakin ammattilaisia ammattilaisia mainitakseni ovat kantamassa raskaan vastuun taakan toisaalta kilpailukykysopimuksen toisaalta hallituksen leikkausten ja palvelumaksujen korotusten vuoksi nämä ihan tavalliset naapurin ihmiset säälliset työolonsa ja turvaverkkonsa ansainneet pääministeri sipilä toivon parasta mutta pelkään pahinta siis sitä että valitsemanne ja myöntämänne epäoikeudenmukainen talouden sopeuttaminen leikkaa suomalaisten edellytyksiä tervehtyä seitsemän vuoden taantumasta pelkään myös sitä että työajan lisäys ja palkkojen alennus ei korjaa meidän tilannetta toivomallanne tavalla

arvoisa rouva puhemies me olemme olleet tosiaan nyt kahdeksan vuotta tällaisessa tilassa jossa jossa talous on mennyt alaspäin viime vuoden lopulla saavutettiin loiva käänne tänä vuonna ennustetaan noin prosentin talouskasvua meidän pitäisi päästä vähintään kahden prosentin talouskasvun tielle jotta tämä rupeaisi näkymään myöskin työllisyydessä ja se on meidän yhteinen tavoitteemme me olemme

eivät tuo toivottua tulosta tarvitaan uusia keinoja yksi niistä uusista keinoista hallituksella on tämä kilpailukykysopimus jota olemme nyt kolmetoista kuukautta vääntäneet toivottavasti huomenna siinä päästään maaliin siinä yhdessä olemme työmarkkinaosapuolten kanssa arvioineet että se toisi kolmekymmentäviisituhatta viiva neljäkymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa minä uskon tähän arvioon sen lisäksi tarvitaan paljon muita toimia sen eteen että talous lähtee kasvuun ja uusia leikkauksia ei tarvita hallitus lähtee siitä että nämä toimet tehdään mitä tarvitaan ja että näillä kolmella asialla leikkauksilla talouskasvulla ja uudistamisella suomi

seuraava kysymys edustaja niinistö
arvoisa puhemies tämä hallitus on monin tavoin heikentämässä ihmisten ostovoimaa erityisesti pieni ja keskituloisten kilpailukykypaketissa leikataan ihmisten palkkoja merkittävästi ja on hyvä että sitä nyt kompensoidaan veroratkaisulla se pitäisi kohdentaa erityisesti pieni ja ja keskituloisille mutta on muitakin toimia jotka ovat rankkoja erityisesti lapsiperheille ja meidän koulutusjärjestelmälle ja siksi kun nyt ollaan tässä tilanteessa että jos tästä päästään eteenpäin niin nyt olisi syytä varmistaa että kaikki hallituksen toimet tukevat työllisyyttä me tiedämme että eduskunnassa on yksi esitys käsittelyssä joka sitä ei todellakaan tee se on vaikea lapsille lapsen oikeudelle varhaiskasvatukseen mutta vaikea asia myös naisten työllisyydelle elikkä päivähoitomaksujen korotukset kysynkin pääministeriltä ja opetusministeriltä että kun nämä hoitajat poliisit

arvoisa rouva puhemies kysymys oli täsmällinen ja liittyi päivähoitomaksujen korotuksiin jos en ihan väärin muista niin hallitusohjelmassa me arvioimme että kokonaissäästö siltä alalta olisi noin viisikymmentäkuusi miljoonaa euroa olemme laskeneet tätä kokonaisuutta uudemman kerran ja huomanneet että tämä ei tule toteutumaan nyt me tarkastelemme sitä kokonaisuutta ja me tarkastelemme sitä totta kai valtiontalouden näkökulmasta me tarkastelemme sitä työllistymisen näkökulmasta me tarkastelemme sitä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja me tarkastelemme sitä myös ostovoiman näkökulmasta

arvoisa puhemies tämä oli jo varsin positiivinen uutinen valtiovarainministeriltä että te olette vastannut tähän asiantuntijoiden ja myös sosiaali ja terveysvaliokunnan täällä eduskunnassa antamaan varsin kriittiseen lausuntoon että tässä aiheutetaan sitä että naisten työllistyminen voisi vaikeutua ja lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on myös lapsen etu työllisyysaste heikkenisi tämän uudistuksen myötä niin sen vaikutukset olisivat monin tavoin negatiiviset naisten asemaan mutta myös lasten asemaan nyt kun monet isot kaupungit ovat jo ilmoittaneet esimerkiksi helsingin päättäjistä useimmat ovat sanoneet että helsinki ei tulisi ottamaan tätä päivähoitomaksukorotusta käyttöön niin siinä olisi myös alueellisesti eriarvoistava vaikutus erityisesti itä ja pohjois suomen kunnat ja köyhät maaseutumaiset kunnat joutuisivat korottamaan maksuja jolloin heidän lapsensa ja heidän naisensa kärsisivät ja heidän työelämänsä kärsisi mutta suurissa kaupungeissa olisi varaa pitää maksut alempana jos siellä on sellainen poliittinen enemmistö joka siihen haluaa panostaa tämä tuntuu tosi epäoikeudenmukaiselta ja kysyn myös ministeri grahn laasoselta näettekö te tämän

arvoisa puhemies olen iloinen että tämä asia nousi esille tällä kyselytunnilla ja varhaiskasvatuksesta puhutaan me olemme juuri opetus ja kulttuuriministeriössä viimeistelemässä neuvotteluja yliopistojen kanssa tulevasta sopimuskaudesta ja siellä myöskin varhaiskasvatus on ollut vahvasti esillä eli tulemme lisäämään tuntuvasti ja pysyvästi yliopistossa koulutettavien lastentarhanopettajien määrää mikä vastaa siihen muun muassa pääkaupunkiseudulla olevaan tilanteeseen että että koulutetuista lastentarhanopettajista on pulaa tämä myös mahdollistaa sen että varhaiskasvatus kehittyy sisällöllisesti sen pedagogiikkaa voidaan vahvistaa ja kun tässä yhteydessä tehdään vielä muutakin työtä muun muassa varhaiskasvatuksen perusteet ensimmäistä kertaa opetushallituksessa niin niin voimme viedä sisällöllisesti varhaiskasvatusta eteenpäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa hyvin iloinen siitä että että tulemme vielä käymään tätä varhaiskasvatuksen maksuihin liittyvää asiaa läpi hallituksen piirissä

arvoisa puhemies oli hyvä kuulla että hallitus harkitsee uudelleen tätä kohtuutonta lasten päivähoitomaksujen korotusta joka kohdistuu moneen keskituloiseen ja melko pienituloiseen perheeseen itse asiassa jos te ette sitä peruisi niin hallituksen toimilla heikennettäisiin lapsiperheiden tuloja puolella miljardilla eurolla kahden vuoden sisään joskus tuntuu siltä että lapsivaikutusten arviointia ei ole otettu huomioon hallituksen päätöksissä riittävästi aiotteko nyt tästä eteenpäin vahvistaa lapsivaikutusten arviointia otetaan esimerkiksi tekemänne alkoholipäätös että nelosolutta ja limuviinoja tuotaisiin ruokakauppoihin oletteko pohtineet sitä mikä vaikutus sillä on muun muassa alkoholistiperheiden lapsiin

arvoisa puhemies vaikutusarvioinnit tehdään niin hyvin ja huolellisesti kuin ne on käytettävissä olevan lainsäädännön valmistelun yhteydessä mahdollista tehdä ja kun otitte esiin alkoholilainsäädännön muutoksen kokonaisuudistuksen niin sen osalta valmistelun yksi olennaisimpia osia on vaikutusarvioinnin tekeminen

me tiedämme että naisten työllisyysaste on suomessa huomattavasti ruotsin työllisyysastetta matalampi nyt luodaan taas uusi kannustinloukku tämä toimenpide ei nosta työllisyysastetta päinvastoin se uhkaa laskea sitä kuitenkin hallituksella on selkeä tavoite seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteeseen pääsemiseksi arvoisat ministerit eikö ole jo selvä että tämä luo kannustinloukkuja onko tämä sitä perussuomalaista perhepolitiikkaa joka myös estää vanhempainvapaan ja kotihoidon tuen uudistamisen mitkä ovat ne keinot jotka ovat käytettävissä

sellaisia toimenpiteitä jotka a parantavat ostovoimaa ja b lisäävät työllisyyttä me emme sulje vaihtoehtoja tässä vaiheessa pois mutta tässä vaiheessa me emme voi myöskään mitään

arvoisa rouva puhemies meillä oli eilen käsittelyssä lisämäärärahat ja hallitus antoi lisämäärärahaa omais ja perhehoitajien rahoitukseen kunnille täällä edustaja niinistö puhui että se saattaa vaihdella eri kunnissa ja itse itse jotenkin liittyy kunnalliseen itsemääräämisoikeuteen hallitusohjelmaan on muistaakseni kirjattu se että hallitus ei anna uusia tehtäviä kunnille ilman lisärahoitusta kunnathan ovat olleet vaikeuksissa kun näitä valtionosuuksia on viime vuosina leikattu aikooko hallitus pitää kiinni siitä linjasta että kunnille ei tule lisää tehtäviä ilman lisärahoitusta

siitä kiinni meillä on kirjoitettu hallitusohjelmaan että jos kunnille annetaan lisää tehtäviä niin siihen tulee mukaan sata prosenttinen valtionosuus eli kun tiedämme miten heikossa kunnossa valtiontalous julkinen talous tällä hetkellä on niin se on kyllä aika hyvä rajoite sille että hallituksella ei tule olemaan intohimoja antaa lisää tehtäviä kunnille

arvoisa puhemies todella hyvä kuulla että oppositiopuolueiden kuukausien ja kuukausien sinnikkään työskentelyn jälkeen hallitus on vihdoinkin nyt näkemässä valoa hallitusta on kutsuttu ylimieliseksi jääräpäiseksi te ette ole halunneet kuunnella asiantuntijoita te ette ole halunneet kuunnella suomalaisia perheitä mediassa kuitenkin miltei päivittäin suomalaiset perheet kertovat huolestaan tässä aivan äskettäin iltalehdessä kolmen esikouluikäisen äiti totesi että eipä jäisi käteen paljon kyllä ei kannata jos nämä päivähoitomaksut nousevat niin kuin te olette kaavailleet hän on laboratoriohoitaja niin ikään teurajärvi hallituspuolue perussuomalaisten pohjanmaan piirin puheenjohtaja teurajärvi siis on todennut että hän ei mene töihin koska hänestä on kannattavampaa jäädä kotiin kun nämä hallituksen päivähoitomaksut ovat nousemassa näin hurjasti että kuunnelkaa edes omianne jos ette kuuntele asiantuntijoita ja oppositiopuolueen edustajia

arvoisa puhemies haluaisin kuitenkin tarkentaa sen että sekä voimassa olevassa lainsäädännössä että siinä mikä tällä hetkellä on eduskunnassa käsittelyssä varhaiskasvatus on maksutonta näille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville perheille eli pienituloisille

on on se että yhä useampi lapsi voisi osallistua varhaiskasvatukseen eli eli se että saisimme osallistumisastetta nostettua erityisesti esimerkiksi sellaisissa ryhmissä kuin vaikkapa maahanmuuttajaryhmissä varhaiskasvatus voisi olla sellainen opintietä myöhemmin tukeva osa koulutusjärjestelmää tutkimukset osoittavat sen että varhaiskasvatus on hyvin vaikuttava osa koulutusjärjestelmäämme eli tässä suhteessa pidän tärkeänä sitä että pystymme erilaisin toimin myös vaikeassa taloudellisessa tilanteessa vahvistamaan osallistumista varhaiskasvatukseen ja tukemaan sitä että kaikilla perheillä olisi mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen

viime viikolla keskustelin satakuntalaisen neljän lapsen yksinhuoltajaäidin kanssa joka oli juuri käynyt yt neuvottelut ja joutui työttömäksi hänen tulokulmansa ja asenteensa rohkaisi ainakin minua valtiovarainministerinä hän totesi että kyllä tästä selvitään ja uusi työpaikka löytyy nyt meidän täytyy muistaa että suomessa on käänne tapahtumassa vuosina kaksitoista kolmetoista ja neljäntoista meidän talous supistui vuonna viisitoista meidän talous kasvoi nolla pilkku viisi prosenttia tänä vuonna noin prosentin verran jos kilpailukykysopimus saadaan maaliin niin uskon vahvasti siihen että tämä ensimmäinen vaikea sopeuttamisen ja leikkauksien vuosi saa suomeen talouskasvua ja parantaa myös työllisyystilannetta tämä on ensimmäinen vuosi kun työttömyys ei suomessa kasva toivoisin että me voisimme myös tässä salissa joskus keskittyä siihen positiiviseen värinään joka suomessa kahdeksan vuoden jälkeen

arvoisa puhemies täytyy kiittää hallitusta siitä että täällä ei ole ihan niin toivoton olo kuin usein on ollut puhuessa vaan nyt on tullut vastauksia tässä keskustelussa ja selkeästi myös tunnistamista siitä että monet leikkaustoimet haittaavat työllisyyttä jos siirrytte siihen että tehdään työllisyyttä tukevia toimia ja vältetään tavallisten ihmisten ostovoimaa heikentäviä päätöksiä ja lasten oikeuksia kaventavia päätöksiä niin se suunta on oikea ja kannustan menemään siihen suuntaan mutta arvoisa puhemies ongelma on tietysti se että hallituksen jo päättämät linjaukset ovat toteutumassa ja lasten asema on heikkenemässä tulevaisuudessa jos nyt päätetyt leikkaukset toteutuvat siksi kysynkin miten te näette että voidaan paikata sitä että esimerkiksi jo ryhmäkokojen kasvattaminen ja täyden päivähoito oikeuden rajaaminen monissa päiväkodeissa heikentää vaikka juuri maahanmuuttajanuorten osallisuutta siihen varhaiskasvatukseen mistä opetusministeri äsken lämpimästi puhui miten voitte korjata näitä virheitänne jotka heikentävät tosiasiassa kuitenkin lasten oikeutta kasvatukseen ja koulutukseen mistä te nyt on tärkeä arvo
arvoisa puhemies lasten lapsiperheiden ja kaikkien suomalaisten asema heikkenee mikäli emme saa suomen taloutta kuntoon siitä on tänään keskusteltu tässäkin salissa ja siihen tähtäävät nämä kaikki toimet joista olemme keskustelleet kilpailukykysopimus veroratkaisut ja myöskin ne kaikki ratkaisut mitä teemme tällä hetkellä muun muassa koulutusjärjestelmämme uudistamiseksi on jouduttu tekemään kipeitä leikkausratkaisuja ja ja se on ehdottomasti ollut pakollista tehdä koska meidän talous ei tällä hetkellä ole tasapainossa ja velkaannumme siten että ne velat siirtyvät tulevien sukupolvien maksettavaksi ellei tämä kurssi käänny

seuraava kysymys edustaja pekonen
arvoisa puhemies sosiaali ja terveysuudistusta valmistelleen työryhmän loppuraportti julkaistiin tiistaina siinä esitetään muun muassa laajaa valinnanvapautta terveydenhuoltoon valinnanvapaus sinänsä ei ole huono asia mutta huolestuin kuitenkin sen ulottamisesta erityisesti kouluterveydenhuoltoon koulutiensä aloittavat ekaluokkalaiset tapaavat usein koululla ensimmäisenä juuri terveydenhoitajan joka tekee lapsille kouluuntulotarkastuksen terveydenhoitaja on vastuussa siitä että jokainen lapsi saa terveystarkastuksen ja asianmukaiset rokotukset terveydenhoitaja on myös osa moniammatillista oppilashuoltotyöryhmää kysynkin teiltä arvoisa ministeri miten jatkossa aiotaan huolehtia siitä että kouluilla on oma terveydenhoitaja arvoisa
arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen rakentamisessa on useita eri osia joista yksi on se että meidän rapautuvimmalle palvelujen osalle eli perustason palvelujen osalle yritetään tässä muutoksessa tehdä sellaisia ratkaisuja että päästäisiin nykyistä paremmalle tasolle valinnanvapautta ja rahoitusmuutosta valmistelleen selvityshenkilöryhmän esitys on tosiaan ollut tämän viikon tiistaista lähtien julkinen ja työ jatkuu niin että hallitus omalta osaltaan tekee linjaukset jatkovalmistelun ja pykälän kirjoittamisen valmistelun osalta tässä lähiviikkojen aikana se mitkä kaikki tehtävät kuuluvat valinnanvapauden piiriin tulee täsmentymään valmistelun kuluessa pyydän
niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan
arvoisa puhemies voiko tästä ministerin puheenvuorosta rivien välistä tulkita että asiaa tullaan vielä harkitsemaan ja nimenomaan kouluterveydenhoitajien säilymistä siellä kouluissa mietitään uudelleen on todella tärkeää että jatkossakin varmistetaan se että kaikki lapset todella tarkastetaan ja että rokotukset ovat kunnossa on myös vanha sanonta että koko kylä kasvattaa lapsia itse pidän erittäin tärkeänä sitä että koulussa on moniammatillinen työryhmä opettajia kuraattoreita psykologeja ja terveydenhoitajia ja ollaan edelleenkin kasvattamassa kaikki lapsia

arvoisa rouva puhemies ensin pitäisi olla se päätös jonka voi pyörtää tämä keskustelun käyminen on erinomaisen hankalaa siksi että tässäkin arvostettu edustaja pekonen te olette lukenut otsikon te olette lukenut kaksi riviä lukenut sen jälkeen yhden sivulauseen ja sitten te tulette tänne väittämään suullisella kyselytunnilla että näin on päätetty ensin pitää olla päätös jonka voi pyörtää toinen asia ja toinen merkittävä periaatteellinen asia joka on ratkaisematta on se onko ylipäätänsä kouluterveydenhuolto jatkossa kunnan tehtävä vai onko se maakunnan tehtävä tämä on yksi perustavaa laatua oleva asia kolmas olennainen kysymyshän on se että lapsilla niin kuin teidän ensimmäisessä kysymyksessänne oli on jatkossakin terveydenhoitajan palvelut saatavilla sehän on se ydinasia on ollut ja tulee olemaan
arvoisa puhemies kyllä minä olen sen raportin lukenut eikä se ollut mikään sivulause tai pelkkä otsikko tässä jää mietityttämään kannattaako näihin raportteihin sitten uskoa jos kerran täällä salissa se sanoma raportin sisällöstä muuttuu minä kyllä uskon että myös tämän

oppilaan koululaisen arki on toisekseen kuulin välihuutoja siitä että olisin jotenkin vastannut väärin niin saattaa olla että vastasin väärin mutta työryhmä jota mats brommels veti jonka tehtävä oli luoda linjauksia siitä millä tavalla valinnanvapaus pääosin perustason palveluihin ja soveltuvin osin erityistason palveluihin tähän maahan luodaan on oman esityksensä tehnyt

puhemies tämä kouluterveydenhuolto on yksi esimerkki siitä mihin tämä malli josta hallitus on tehnyt päätökset ja linjaukset voi nyt johtaa eli meidän kuntien julkiset sosiaali ja terveyspalvelut ollaan nyt yhtiöittämässä ja rinnalle palveluntuottajiksi ovat tulossa yksityiset palveluntuottajat monet monet asiantuntijat muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ovat kyseenalaistaneet tämän esityksen ja esittäneet vakavan huolensa siitä että nyt hajaantuu tämä integraatio tämä yhteensopivuus eri palveluiden osalta sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena oli laatu vaikuttavuus ja oikeudenmukainen saatavuus nyt hallitus aikoo säästää tällä kolme miljardia euroa kymmenen vuoden aikana ja julkisuudessa on kerrottu että ollaan valmistelemassa myös erillistä palvelulupausta nyt kysynkin pääministeriltä onko tarkoituksena että hallitus laatii erillisen palvelulupauksen jolla itse asiassa rajataan kansalaisten palveluja jotta palveluja jotta tuohon kustannussäästöön päästään

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tämä kolmen miljardin säästöhän ei ole säästöä nykyiseen vaan se on säästöä kestävyysvajeuraa vasten elikkä siihen nousevaan kustannuskehitykseen joka meillä on ikääntymisestä johtuen

kuntien tarjoamat palvelut siirtyvät nyt maakuntien järjestämisvastuulle sinne tarvitaan isommat hartiat kun nyt on ollut noin kolmesataa järjestäjää ja jatkossa on kahdeksantoista järjestäjää jo se että järjestäjien määrää pudotetaan tulee takaamaan osan tästä kolmen miljardin säästöstä verrattuna siihen kestävyysvajeuraan minä uskon että että tässä on hyvä pohja nyt sille uudistukselle vielä auki lukuisia yksityiskohtia jotka täytyy nyt seuraavan vuoden kuluessa saada valmiiksi minä luotan siihen että meillä on hyvä valmistelu

puhemies kuten juuri pääministeri sanoi me emme ole säästämässä kolmea miljardia sote menoista vaan uudistuksen tarkoituksena on taittaa noitten menojen kasvu toinen tärkeä tavoite on se että joka puolella suomea saisimme parempaa palvelua ennen kaikkea peruspalveluissa mutta kansalaisia huolestuttaa erityisesti tämä valinnanvapauden ulottuvuus ettei se tarkoittaisi sitä että piikki olisi auki hallituksen jäseniltä mitä vastaatte niille ihmisille

huolettaa se maksetaanko tulevaisuudessa verot suomeen ja mitenkä esimerkiksi kolmas sektori on relevantti palvelujen tuottaja

millä tavalla me saamme euromme riittämään yksi olennainen asia tämän

esityksenkin mukaan on yhtäältä se että meistä jokaisen tulee sitoutua palvelutuottajaan määräajaksi sillä mikä se määräaika on tulee olemaan merkitystä sille että meillä on tilanne jossa meidän euromme riittävät tämä on ihan olennainen asia tämä on yksi näkökulma tähän toisekseen palvelutuottajien osalta ja siitä miten turvataan kolmas sektori ja yksityinen meille tulee malli jossa laadulla tulee olemaan isompi merkitys kuin hinnalla ne jotka täyttävät tietyt kriteerit jotka sitoutuvat palvelutuotantoon jotka sitoutuvat ihmisestä huolehtimiseen se on se instrumentti jota hyödynnetään siinä että palvelutuottajina voi olla muitakin kuin julkinen toimija

mutta arvoisa puhemies tässä valinnanvapaudessa on edelleen monta kysymystä auki mielestämme tässä on hyvä pohja nyt tehty professori brommelsin johdolla mutta edelleen on liian monta kysymystä auki varsinkin ruotsinkielinen väestö kyselee nyt sen perään miten käy kun tässä ei tähän mennessä olla ollenkaan huomioitu että myös lainsäädännössä pitää huomioida se että saadaan palvelut sekä ruotsiksi että suomeksi nyt kysyn teiltä ministeri rehula onkohan niin ja toivomme että on niin että nyt kun tätä valinnanvapautta jatkotyöstetään niin tässä myös huomioidaan se että pykäliin tulee maininta myös siitä että valinnanvapaudessa pitää myös huomioida se että saadaan palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi
rouva puhemies tämä hallitus on valinnut sen toimintalinjan tämän koko sosiaali ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen valmistelun aikana että me kerromme kun on kerrottavaa toinen vaihtoehto olisi se että hallitus olisi istunut vuoden ja neljä päivää kabinetissa ja odotettaisiin että mitähän sieltä kabinetista tulee meillä on avoimia kysymyksiä merkittävissäkin asioissa valinnanvapauden osalta esimerkiksi ne palvelut jotka ovat perustasolla laajan valinnanvapauden piirissä pääsääntö niin kuin hallitus on linjannut mitkä ovat ne erityistason palvelut jotka ovat valinnanvapauden piirissä tämä määrittely on tekemättä

puhemies sosiaali ja terveysuudistuksen yksi ihan keskeinen tavoite on perus ja erikoispalveluiden integroiminen integroiminen jotta saadaan sujuvat hoitoketjut ja painopistettä siirrettyä peruspalveluihin että ihmiset saavat sairauksiinsa ja ongelmiinsa varhaisemmassa vaiheessa apua silloin myös tuo pääministeri sipilän kuvaama tavoite kestävyysvajeen kolmen miljardin euron taittamisesta on on mahdollista kun saadaan niitä kalliita kustannuksia vähennettyä mutta nyt kuitenkin tässä työryhmän esityksessä tuo tavoiteltu vertikaalinen integraatio eli tuo perus ja erikoispalveluiden yhdentäminen jää heikoksi kysynkin teiltä ministeri rehula millä tavalla tätä arvioitte
arvoisa rouva puhemies lähden edustaja haataisen puheista koska te edustaja haatainen mainitsitte tämän muutoksen vaikuttavuus ja oikeudenmukaisuus samoin tämän muutoksen tavoitteena on se että sosiaali ja terveyspalvelut ovat kiinteästi yhdessä ja se että tämä integraatio on se väline jolla toimitaan me olemme esimerkiksi aivan olennaisen asian kanssa tekemisissä tiedon liikkumisessa ei toteudu valinnanvapaus ei toteudu sote eivät toteudu yhdenvertaiset palvelut ei toteudu päivystyksen tulevaisuus ellemme me saa tietoa liikkumaan tässä maassa niin että itse kunkin tiedot ovat aina hyödynnettävissä kun niitä palveluja tarvitsee tämä integraation rakentaminen on yksi olennainen osa sitä työtä jota tällä hetkellä pykälien momenteiksi kirjoitetaan mitä se integraatio loppujen lopuksi pitää sisällään ja miten huolehditaan ennen kaikkea siitä että aina löytyy ammattilainen vastuunkantaja on sitten kyse jalan murtumisesta tai moniammatillisuutta vaativasta henkilöstä

puhemies kustannustehokkuutta tässä sote uudistuksessa piti tulla näistä integraatiotavoitteista parempaa palvelua kansalaisille piti tulla näiden integraation tavoitteiden toteutumisesta nyt tämä integraatio uhkaa jäädä toteutumatta kun palvelujärjestelmä pirstoutuu lukemattomiin yhtiöihin ja yksityisiin palvelutuottajiin herää kysymys miten moniongelmaiset ihmiset navigoivat tässä tulevassa yhtiöviidakossa miten me varmistamme että vastuu näistä kaikista heikoimmista ja heidän palveluidensaannistaan toteutuu pitääkö meidän luoda täysin uusi ammattikunta joka auttaa heitä navigoimaan tässä palveluviidakossa

mitä on tavoiteltu ei toteudu nimenomaan tästähän ajateltiin että sitä kustannustehokkuutta syntyy on vaikea nähdä miten tämä kolmen miljardin euron säästö voidaan saada heikentämättä palveluita nyt kun tästä sote uudistuksesta onkin tullut tämmöinen bisnesuudistus

henkilö jonka voimat eivät riitä johtuen sairaudesta tai itse aiheutetusta tilanteesta ei tarvitse omaa navigaattoriaan siihen että tulee pärjäämään tämän kokonaisuuden kanssa meidän on rakennettava lainsäädäntö niin että hänestäkin näissä tilanteissa huolehditaan tavan ihmisen näkökulmasta muutos esimerkiksi valinnanvapauden osalta tulee todennäköisesti olemaan sellainen että hän tuskin sitä edes huomaa tulee vain vaihtoehtoja perustason palveluihin ja nimenomaan nyt ensisijaisesti ja konkreettisimmillaan terveydenhuollon osalta tulee vaihtoehtoisia ovia avata mutta kun nyt yhtään maalaa sitä tulevaisuutta johon tässä ollaan menossa niin ensinnäkin julkinen valta vastaa aina siitä että palvelut ovat saatavilla toisekseen perustason palvelujen parantaminen on aivan välttämätöntä jos me meinaamme saada meidän rahat riittämään ja kolmanneksi tämän integraation osalta minä ymmärrän hyvin huolet siitä miten tälle integraatiolle käy

ministerille esittelystä ja ennakkotiedosta koskien näitä muitakin mahdollisesti tulevia muutoksia hallintovaliokuntahan jo syksyllä käsitteli kunnallisen virkaehtosopimuslain jolla nostettiin vastaavasti kuten valtiolla oli tehty sitten eläkeikää ja näin ehkä sitten vastaavasti tätä lakia käsittelyssä seuraa kunnallisen virkamieslain muutos mutta oikeastaan kysymys siitä että tässä lakiesityksessä käsiteltiin tätä avien ja elyjen mahdollisuutta käyttää käyttää toisen toisen viraston henkilökuntaa se prosentti oli arvioitu kuitenkin kohtalaisen matalaksi mutta varmaan se on ihan tarpeellinen mitä näille nyt aveille ja elyille tapahtuu tulevaisuudessa ja sitten niin kuin myöskin tämä on mainittu ja nostettu esille miten arvioitte digitalisaation mahdollisuuksia tämän lain toteuttamisessa mitä se voi tuoda parhaimmillaan

arvoisa puhemies vastaan tässä nyt erityisesti edustaja mattilan kysymykseen tämän digitalisaation osalta totean sen että kaikessa tässä uudistuksessa mitä meillä on nyt tätä suurta hallinnon uudistusta maakuntauudistusta keskushallinnon uudistamista ja sitä että me teemme myös yhden valtakunnallisen avin digitalisaatiolla tulee olla erittäin suuri merkitys sen takia että että me olemme jo hallitusohjelmassa linjanneet että meillä on ensisijaisena tavoitteena tehdä digitaaliset julkiset palvelut se tulee tarkoittamaan sitä että meidän pitää konkretisoida sitä sitten koko ajan mutta sitten minä vielä palaan tähän näin minkä verran ehkä sitten käytetään tätä joustavuutta joustavuutta osittain tehdä myös toisessa virastossa työtä minä ajattelen että se antaa tässä lähtökohtatilanteessa meille hyviä mahdollisuuksia meillä on paljon poikkihallinnollisia hankkeita uudistuksia koko ajan menossa ja kaikki jos katsovat vain sen oman kapean sektorin osalta niin on aina pahaa resurssipulaa jossakin muualla tämä antaa siihen mahdollisuuksia että me voimme myös tasata ja ihmisten osaamista saadaan hyödynnettyä myös muissa virastoissa ja valtion eri laitoksissa ja sitten myös he saavat uutta kokemusta pidän tätä oikein tärkeänä kysymyksenä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta ehdotetulla lailla kumottaisiin laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista mielestäni esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen tyrnävän ja limingan kuntien alue on erittäin tärkeä kotimaisen siemenperunan huollon ja myös huoltovarmuuden turvaamisen kannalta hallituksen esityksellä voidaan osaltaan nostaa sadon laatua ja siten turvata hyvälaatuisen perunan tuotanto tämä olisi meidän kaikkien suomalaisten perunansyöjien etu edellä mainittujen alueiden ruokaperunantuottajat joutuvat ostamaan uuden vähintään e luokan siemenen vuosittain tästä on aiheutunut heille lisäkustannuksia verrattuna muun suomen ruokaperunantuottajiin näitä lisäkustannuksia ei ole enää korvattu valtion varoin vuoden kaksituhattayksitoista jälkeen siementuotanto kuitenkin hyötyy alueen erittäin hyvästä kasvinterveystilanteesta ja korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueen statuksesta samalla se tarkoittaa että tästä hyötyvät kaikki suomalaiset perunansyöjät joita valitettavasti on vuosi vuodelta vähemmän samaan aikaan kun aasiassa etelä amerikassa ja afrikassa perunan kulutus kasvaa voimakkaasti perunan kulutus vähenee suomessa viidessäkymmenessä vuodessa perunan kulutus on vähentynyt suomessa seitsemänkymmentä prosenttia kaksituhatta luvulla perunan vuosikulutus on pysytellyt viidenkymmenen kuudenkymmenen kilon tuntumassa henkilöä kohden kun vielä viisikymmentä luvulla perunaa syötiin noin satakahdeksankymmentä kiloa nykyisin pasta ja riisi korvaavat perunan yhä useammin ruokapöydässä vaikka perunanviljelijät pakkaamot ja teollisuus yrittävät kääntää kehityksen suuntaa toivottavasti kotimainen lähialueella terveellisesti kasvatettu peruna saa jälleen sen aseman mikä sille kuuluu peruna on perheiden perusruokaa ja se sisältää vähemmän energiaa kuin riisi ja pasta joten keitettynä ja uunissa paahdettuna peruna sopii myös painoaan tarkkailevan lautaselle erittäin hyvin

alussa mainittujen alueiden ruokaperunatuotanto hyötyy myös turvallisesta tuotantoympäristöstä ja siemenhuollon läheisyydestä myös maa ja metsätalousvaliokunta korosti sitä että ruokaperuna ja siemenperunasektoreiden on pystyttävä ei lakisääteisin keinoin sopimaan laajalla yhteistyöllä menettelyistä joilla molempien sektoreiden edut ja tuotannon jatkomahdollisuudet turvataan tasapuolisesti

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenesseitsemäs viidettä pidetyssä täysistunnossa